ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentä asian käsittely keskeytettiin yhdeksästoista kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa

oikeusministeriön hallinnonala pääluokka kaksikymmentäviisi yleiskeskustelu on eilen pidetyssä täysistunnossa julistettu päättyneeksi ja ehdotusten tekemistä varten ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn

essayahin ehdotus kolmetoista koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään ehdotuksesta kolmetoista vastaan ja sitten voittaneesta

mietintöä

laukkasen ehdotus seitsemän ovat saman sisältöisiä joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

ehdotus yhdeksän

tanuksen ehdotus kymmenen ovat saman sisältöisiä joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

östmanin ehdotus kolmekymmentäkaksi ovat saman sisältöisiä joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

siirrytään käsittelemään osastoa kaksitoista eli tulot

osasto

ehdotusten tekemistä varten ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn

esitellään yleisperustelut menettelytavan mukaisesti yleiskeskustelua ei sallita ehdotusten tekemistä varten ryhdytään yleisperustelujen yksityiskohtaiseen käsittelyyn

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että eduskunta päättää keskeyttää vuoden kaksituhattayhdeksäntoista valtiopäivät tämän istunnon päätyttyä edelleen puhemiesneuvosto ehdottaa että eduskunta kokoontuu vuoden kaksituhattakaksikymmentä valtiopäiville tiistaina neljäs kaksituhattakaksikymmentä kello kaksitoista

vuoden kaksituhattayhdeksäntoista

valtiopäivät

keskustelua